Erityisen tärkeää tämä on eläinten kuljetusten alalla, jolla voimassa olevaa lainsäädäntöä ei useinkaan noudateta. Euroopan unioni on arvoyhteisö ja eläinten hyvinvointi on itseisarvo.